toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesyhdeksäs ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on pia viitanen joona räsäsen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset

ensimmäinen

lausumaehdotuksen

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on ajankohtaiskeskustelu suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi

arvoisa puhemies ajatus tälle keskustelulle syntyi ulkoasiainvaliokunnan puitteissa viime vuoden lopulla kun tiedot jemenin koko ajan heikkenevästä turvallisuustilanteesta ja humanitaarisesta kriisistä lisääntyivät merkittävästi silloin kun kolme neljäsosaa jonkin maan väestöstä on välittömän humanitaarisen avun ja suojelun tarpeessa on tarve laajalle kansainväliselle keskustelulle joulukuussa käydyt tukholman neuvottelut olivat rohkaiseva askel jemenin kriisin ratkaisemisessa mutta valitettavasti tilanne maassa ei edelleenkään ole hyvä asia on edelleen pidettävä esillä ja haettava ratkaisuja erityisesti jemenin kriisi on osoittanut että humanitaariseen apuun ja sen perille pääsyyn on kiinnitettävä suurempaa huomiota avun osalta useat järjestöt ovat kiittäneet suomea siitä ettemme korvamerkitse kaikkea kansainvälisille järjestöille annettua apua yleistuki ja kohdentamaton apu lisäävät avun nopeutta ja tehokkuutta tästä on tärkeä pitää kiinni jatkossakin kansainvälisillä järjestöillä on oltava varoja joilla ne joilla ne voivat reagoida heti muuttuviin tilanteisiin odottamatta erikseen järjestettäviä avunkeräyskonferensseja

joutuneet hyökkäysten kohteeksi suomen on itse ja osana euroopan unionia toimittava konfliktien päättämisen puolesta ja avustusjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi tässä onnistumiseksi on niin sanotun suhdeverkoston oltava kunnossa on pystyttävä vaikuttamaan myös perinteisten valtiotoimijoiden ulkopuolisiin toimijoihin jotka näillä alueilla pitävät valtaa tarvitaan myös vahva eu joka toimii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi avoimesti on mielestäni nostettava esiin kysymys myös siitä olisiko unionin kyettävä käyttämään myös kriisinhallintajoukkoja avun perille menon ja kuljetusreittien varmistamiseksi niin sanottuja nopean toiminnan joukkojahan ei ole kertaakaan käytetty jos välineinämme välineinämme ovat vain diplomatia ja raha silloin tilaa ottavat toimijat jotka häikäilemättä käyttävät myös fyysistä valtaa sodan osapuolten ohella monet kansainväliset toimijat ovat keskeisiä vaikuttajia konf liktien jatkumiseen asevienti on tärkeä tärkeä tällainen tekijä siksi oli tärkeää että hallitus linjasi aseviennin vientiluvista pidättäytymisestä jemenin sodan osapuolille tämä on toimintalinja jota tulee noudattaa myös jatkossa vastaavissa konflikteissa arvoisa puhemies rauha ja turvallisuus ihmisoikeuksien toteutuminen ja kehitys eivät ole kestäviä ilman naisten ja nuorten osallistumista suomi edistää jo nyt naisten tehokasta osallistumista rauhanprosesseihin tulee pysyä suomen ulkopolitiikan painopisteenä myös jatkossa hallituspohjasta riippumatta kun konflikteista puhutaan ei voida sivuuttaa afrikkaa kaikista tärkeintä on panostaa konfliktien ennaltaehkäisyyn ja tässä onnistumiseksi suomenkin tulee nykyistä ponnekkaammin miettiä uudenlaisia keinoja afrikan kehityksen tukemiseen ennaltaehkäisyn lisäksi huomiota on kiinnitettävä konfliktien ratkaisuun kriisinhallinnan keinoin afrikka yhteistyöllä on selkeä yhteys myös muuttoliikekysymyksiin alueellisen vakauden lisääminen ja turvaaminen mahdollistaa ihmisten jäämisen kotiseuduilleen osa nykyaikaista humanitaarisen kriisin kokonaisuutta on se moniulotteinen rakenne jonka toisessa päässä ovat kumiveneillä turvapaikkaa euroopasta hakevat tätä usein edeltää terrori ja väkivaltaisen voiman käyttö naisten ja tyttöjen raiskaukset ihmiskauppa ja kaikki sellainen valtaa alleviivaava toiminta joka patistaa ihmisiä pakenemaan paossaan he ovat usein alisteisia toiselle vallankäytölle salakuljettajien vallalle ihmiset käyttävät perheensä viimeiset rahat matkalipun hankkimiseen nyt tilanne on ainakin väliaikaisesti muuttunut eu neuvotteli turkin kanssa pitävämmän rajan italia on toiminut libanonin reitin sulkemiseksi ja suomi neuvotteli venäjän kanssa miten oma rajamme säilyy toimivana tässä on yksi vastaus mitä tarvitaan mutta sitä on täydennettävä järjestelmällä jossa afrikasta turvapaikkaa tarvitsevat ja pakolais statukseen oikeutetut voivat turvallisesti jo afrikan puolella saada pakolaisstatuksen emme voi sulkea silmiä siltä todellisuudelta että afrikan eritasoisissa kriiseissä on paljon humanitaarisia ongelmia joiden ratkaisemisessa meidän on mukana

arvoisa rouva puhemies on erittäin hyvä että eduskunta käy tämän ajankohtaiskeskustelun valitettavan harvoin esimerkiksi kyselytunnilla ulko ja turvallisuuspolitiikan asiat nousevat esiin suomi edesauttaa osaltaan konfliktien ennaltaehkäisyä ja ratkaisua ja huolehtii konfliktien ja kriisien keskellä elävien ihmisten elinmahdollisuuksista tuoreen maailmanlaajuisen good country index mittauksen mukaan suomi tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää ihmiskunnalle ulko ja turvallisuuspolitiikkamme on yksi tekijä tämän sijoituksen takana suomi osallistuu laajasti nykymuotoiseen kriisinhallintaan jossa painopiste on yhä enemmän kumppanimaiden oman turvallisuussektorin osaamisen tukemisessa afganistanissa ja irakissa olemme naton ja isilin vastaisen koalition puitteissa mukana tukemassa näiden maiden asevoimien kehittämistä niin että lopulta pystyvät itsenäisesti vastaamaan kansalaisten turvallisuudesta ja toimimaan aseellisia ryhmittymiä vastaan sama tavoite on eun koulutusoperaatioissa muun muassa somaliassa ja malissa eun siviilikriisinhallintaoperaatiot kehittävät sisäisen turvallisuuden viranomaisten kapasiteettia niin ukrainassa irakissa kuin eri puolilla afrikkaa etyjin tarkkailuoperaatio ukrainassa on keskeisessä roolissa minskin sopimusten toimeenpanon seurannassa kaikkeen tähän suomi osallistuu oman turvallisuutensa ja kansainvälisen vastuunkannon nimissä suomi osallistuu tällä hetkellä sotilaalliseen kriisinhallintaan yhteensä yli neljälläsadalla sotilaalla ykn eun ja naton sekä isilin vastaisen koalition puitteissa siviilikriisinhallinnan asiantuntijoitamme on maailmalla noin satakaksikymmentä osallistumistasomme nostamista tulevien kehysten puitteissa harkittava vakavasti mikäli haluamme osallistua vahvemmin omaan turvallisuuteemme vaikuttavien laajojen ja osin uusien haasteiden hallintaan afrikan ja hallitsematon muuttoliike tulevat jatkumaan ja siihen on puututtava tätäkin kautta arvoisa rouva puhemies rauhanvälitys on keskeinen keino väkivaltaisten konfliktien ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisussa se on usein ensimmäinen askel sovinnon tiellä ja sen avulla voidaan pohjustaa pidemmän aikavälin tukea poliittisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamiselle kestävä rauha ei ole mahdollinen jos yli puolet väestöstä suljetaan rauhanprosessien ja päätöksenteon ulkopuolelle suomi tukee eri tavoin naisten ja nuorten merkityksellistä osallistumista rauhanprosesseihin ja rauhan rakennukseen keväällä kaksituhattakahdeksantoista käynnistimme aloitteestani ensimmäisenä maana maailmassa prosessin kansallisen nuoret rauha ja turvallisuus toimintaohjelman eli niin sanotun kaksituhattakaksisataaviisikymmentä toimintaohjelman laatimiseksi pari viikkoa sitten isännöin eun ulkoministeriöiden rauhanvälitystapahtuman yhdessä eun korkean edustajan federica mogherinin kanssa tavoitteena terävöittää eun rauhanvälitystoimintaa rauhanvälityksen erityisedustajani jutta urpilainen oli tässä tilaisuudessa myös läsnä käyttäen puheenvuoron hän on muutenkin tehnyt menestyksestä työtä fokusoiden nuorten ja naisten rooliin erityisesti afrikassa myös kehitysyhteistyöllä olemme vaikuttaneet konfliktien ennaltaehkäisyyn tukemalla yhteiskuntien vakauden vahvistamista tasavertaisten taloudellisten mahdollisuuksien edistäminen on keskeinen keino vaikuttaa konfliktien perimmäisiin syihin merkittävä työllisyyttä ja toimeentulomahdollisuuksia heikentävä tekijä on koulutuksen ja ja opetuksen heikko laatu monessa maassa vahvistamalla kansalaisten edellytyksiä osallistua päätöksentekoon voidaan vähentää konfliktien riskiä suomi toimii yhä enemmän hauraissa valtioissa ja konfliktialueilla juuri siellä avun tarve on suurin arvoisa rouva puhemies humanitaarinen tilanne maailmalla jatkuu vaikeana noin sata miljoonaa ihmistä tarvitsee välitöntä apua suurimmat tarpeet ovat jemenissä jonka ongelmia valiokunnan puheenjohtaja matti vanhanen äsken hyvin valaisi ja toivon että tästä asiasta käydään keskustelua muita kriisipisteitä ovat muun muassa syyria ja ja kongon demokraattinen tasavalta suomen humanitaarinen apu tänä vuonna on miljoonaa euroa suomi on suhteellisen pieni mutta samalla arvostettu humanitaarisen järjestelmän rahoittaja suomen tukea tarvitaan tulevina vuosina entistä enemmän aivan lopuksi arvoisa rouva puhemies työ kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa se tarvitsee myös laajan parlamentaarisen tuen ja siksi on tärkeää keskustella tänään tästä aiheesta koko eduskunnan kesken
tämän jälkeen myönnän minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja pyydän painamaan viides painiketta

puhemies minuutissa vain kaksi lyhyttä asiaa ensimmäinen jokainen hyvin ymmärtää miksi ukraina on tässä suhteessa olennainen ja siellä tietysti kaikkein keskeisimpänä toimijana yhdessä ukrainan ja venäjän kanssa tiedämme smm projektin mutta kun minskin sopimuksen toimeenpanosta niin kuin täällä äsken kuulimme on myöskin pitkälti kysymys niin olisiko mahdollista että suomen ulkopolitiikassa tiedämme hyvin realiteetit kuitenkin otettaisiin entistä vahvemmin tapetille se kuinka rauhanturvaoperaatio voisi olla vakauttava askel siinä ukrainan tilanteen stabilisoinnissa joka on välttämätön ehto taas myönteisemmälle kehitykselle toinen lyhyt asia on puhemies se että kun meillä on sotilaallinen kriisinhallinta meillä on meillä on tietysti konfliktin esto ja rauhanvälitys niin olisiko mahdollista näitä erittäin tärkeitä elementtejä toteuttaa yhdessä pohjoismaiden kanssa ettei olisi niin että jokainen touhuaa vähän omalla sektorillaan ja olisiko mahdollista hakea näille sitä kautta vaikuttavuutta nykyistä enemmän

kuulimme erittäin hyvät puheenvuorot valiokunnan puheenjohtajalta ja ja ulkoministeriltä mutta ei voi olla kuitenkaan muistuttamatta siitä että tämä hallitus lähti liikkeelle leikkaamalla neljäkymmentä prosenttia kehitysyhteistyöstä ja kirjaamalla että kriisinhallintaan osallistuisi vain sata sotilasta ymmärrän nyt että ministeri soini jonka puolueen vaatimuksesta nämä tulivat myöntää tämän virheeksi ja hyvä niin nyt meidän on mentävä yhdessä eteenpäin on hyvä että me varaudumme eri tavoin kriiseihin ja niihin niihin tilanteisiin mutta yhtä tärkeätä ja tärkeämpää on pystyä vaikuttamaan ennalta ja siinä ovat tärkeitä tietystikin rauhan välittäminen aseriisunta asevalvonta tällaiset asiat toivon että me pystyisimme vahvistamaan suomen osallistumista ja osaamista niin että meillä olisi enemmän annettavaa euroopan unioni on tärkeä ja pohjoismainen yhteistyö on tärkeätä mutta euroopan unionillakin on käytössään erittäin laaja valikoima instrumentteja joilla kriisinhallintaa harjoitetaan mutta kyky toimia niiden kanssa yhdessä on edelleen liian

puhemies edustaja vanhanen kiinnitti huomiota avun perille saamiseen joka on kyllä kriisin päällä ollessa todella ongelmallinen asia euroopan unionillahan on käytettävissään nopean toiminnan joukot johon myös puheenjohtaja vanhanen viittasi ja suomihan tältä osalta teki omat joukkonsa ikään kuin valmiiksi tilanteita varten vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana niitä joukkoja ei ole tehty varsinaisesti sotimista varten vaan ehkä juuri tämäntapaisia kriisinhallintatilanteita varten joissa raivataan tietä että humanitaarinen apu voitaisiin saada perille se oli varmaan se optimitilanne mihin oikeastaan tähdättiin ei oikeastaan sotimiseen vaan tien raivaamiseen että apua saataisiin perille eikös tämä olisi herra ulkoministeri ja ja ministerit siellä muutoinkin aika sopiva tapa joissakin tilanteissa koettaa saada apua perille tietysti ihan erillisen harkinnan perusteella

arvoisa puhemies suomi toimii arktisen neuvoston puheenjohtajana vielä toukokuun loppuun asti ja sen jälkeen eun puheenjohtajuus siirtyy suomelle heinäkuun alussa venäjä lisää sotilaallista läsnäoloaan arktisella alueella ja suurvallat ovat ylipäätään entistä kiinnostuneempia arktisen alueen taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä kiina julkaisi vuosi sitten arktisen strategian jossa se kuvailee itseään melkein arktiseksi valtioksi kiina tunnetusti pyrkii sijoituksillaan lisäämään erityisesti poliittista vaikutusmahdollisuuttaan taloudellinen yhteistyö kiinan kanssa kuitenkin on todennäköisesti suomen kansallisen edun mukaista arktinen on ollut yksi ministeri soinin kauden painopistealueista ja olemme pyrkineet kasvattamaan arktisen neuvoston merkitystä valtioneuvosto on kiinan vaikutusvallan kasvusta raportin joka julkaistaan kahdestoista helmikuuta on ihan hyvä ettei olla sinisilmäisiä niitten riskienkään suhteen mitkä tähän asiaan liittyvät mutta kysyisin ministeri soinilta millaisena näette kiinan kasvavan roolin arktisen alueen maailmantalouden ja myös ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta joissa heidän merkityksensä

arvoisa puhemies rauhanrakentamisessa suomella on pitkät ja hienot perinteet suomi voisi kuitenkin ottaa entistäkin kunnianhimoisemman roolin tällä saralla suomi voisi olla rauhanrakentamisen suurvalta mutta tämä tarvitsisi huomattavasti suurempia panostuksia kuin mitä siihen kehitysavusta laitetaan täytyy muistaa että rauhanrakentaminen on sitä parasta kehitysapua jota kriisissä olevat maat tarvitsevat onnistuakseen rauhanvälityksessä täytyy kaiken toiminnan perustua laadukkaaseen analyysiin eri osapuolten kunnioittamiseen neuvottelukumppaneina vaikka se ei varmasti aina ihan helppoa olekaan ja tietysti välittäjien puolueettomuuteen pelkkä taloudellinen panostus ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan aitoa kunnianhimoa ja rohkeutta ottaa kokoamme suurempi rooli rauhanvälityksessä suurvaltana haluaisinkin kysyä arvon ministeriltä voisimmeko ottaa suuremman ja kunnianhimoisemman roolin rauhanvälityksen suurvaltana

arvoisa puhemies on todellakin niin että suomi voisi olla kokoaan suurempi rauhantyössä on tärkeää että teemme ykssa eussa politiikkatason työtä jota on tehty mutta on tärkeää myös että meillä on käytännön osaamista kenttätasolta ja että suomalaiset järjestöt ja suomalaiset osaajat voivat toimia rauhantyössä siihen tarvitaan niitä resursseja joihin edustaja tuomioja täällä viittasi kehitysyhteistyön kautta voidaan näitä resursseja jakaa ottaisin tässä esille myös suomen tulevan puheenjohtajuuskauden ja eun roolin rauhanrakentajana itse asiassa eu on tehnyt aika tärkeää työtä iranissa nyt yhdysvallat on vähän vetämässä mattoa sen jalkojen alta eu voisi tehdä paljon enemmän länsi balkanilla serbia kosovo neuvottelut ovat tärkeitä rauhan ylläpitäminen länsi balkanilla on tärkeätä ja eulla voisi olla paljon paljon suurempi rooli afrikassa kuin mitä sillä tänä päivänä on ja eun pitäisi tätä roolia enemmän ottaa yhteisenä rauhanprosessien tukijana ja toivon että tämä nousisi puheenjohtajuuskaudella myös vahvasti esille

arvoisa rouva puhemies kuten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja vanhanen toi ilmi niin yksi tämän keskustelun lähtökohdista oli jemenin hirvittävä sota hirvittävä kriisi maailman pahin humanitaarinen kriisi tällä hetkellä ja halu halu keskustella siitä miten siihen voidaan puuttua miten voidaan auttaa tilannetta mutta samaan aikaan on paljon puhututtanut myös se että suomi on antanut vientilupia vuosi toisensa jälkeen jemenissä sisällissotaa käyville maille saudi arabiaan arabiemiraatteihin hallitus on nyt lopulta tehnyt päätöksen että uusia vientilupia ei anneta ja senkin vasta sen edessä kun se tiesi että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta oli ottamassa asiaan kantaa näissä asioissa pitäisi olla huomattavasti tarkempi jatkossa miettiä sitä mikä meidän roolimme maailmassa on ja tällaisiin maihin jotka käyvät sotaa ei pitäisi viedä

rouva puhemies on sääli että euroopan unioni on tässä vaiheessa aikamoisessa heikkouden tilanteessa meillä on brexit meillä on poukkoilevat itä euroopan jäsenmaat ja monia sisäisiä vaikeuksia euroopan unionin jäsenmaissa tämä on sikäli huono tilanne että meitä haastetaan euroopan unionina sekä yhdysvaltojen taholta kauppapolitiikassa että myöskin venäjän taholta monin monin tavoin nyt tarvittaisiin vahvaa euroopan unionia juuri tässä tässä vaiheessa ja tämä on eräs seikka johon johon suomi vaikuttaa me tulemme tosiaan euroopan unionin puheenjohtajamaaksi lähiaikoina se tarkoittaa sitä että me voisimme miettiä hyvin tarkkaan millä tavalla me lisäämme jäsenmaiden yhtenäisyyttä ja kansainvälistä yhteistoimintakykyä se on erittäin puutteellinen ajatellen niitä resursseja me olemme taloudellisesti vahvempi kuin yhdysvallat mutta olemme eräänlainen heikko heikko velipuoli kuitenkin täällä atlantin toisella puolella euroopan unionilla on suuri mahdollisuus olla vahvempi ja suomella on mahdollisuus vahvistaa tätä roolia kun olemme puheenjohtajamaana
arvoisa puheenjohtaja tuon ehkä tähän keskusteluun erilaisen vinkkelin jos ne kuuluisat maailmankirjat ovat sekaisin eräs syy on disinformaatiokulttuuri ja totuudenjälkeisen totuudenjälkeisen yhteiskunnan virtuaalivirrat jotka salakavalasti yrittävät manipuloida ajattelutapaamme ja jopa äänestyskäyttäytymistämme eräs syy miksi nämä netissä ja sosiaalisessa mediassa leviävät puolitotuudet ja suoranaiset valheet liian usein uppoavat ihmisten mieleen on puuttuva kyky harrastaa lähde ja mediakritiikkiä joka puolestaan saattaa johtua puuttuvasta yleissivistyksestä eräs keskeinen vastaus tähänkin kysymykseen ja haasteeseen on siis koulutus koulutus koulutus mutta ehkä myös tehostettu ulkopolitiikka ja ehkä koulutusvientipolitiikka kun miettii faktapohjaista tapaa analysoida maailmanmenoa viestintää vaikuttamista ja niin poispäin suomi on kieltämättä hyvä esimerkkimaa kun taas miettii tapauksia kuten brexit tai usan taannoiset presidentinvaalit ja muita kriisejä joissa faktapohjaisuus on ollut kaukana todellisuudesta herää kysymys voisiko suomi osallistua entistäkin enemmän jopa sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen puolustamiseen ja vahvistamiseen hyväksi havaittujen yleissivistykseen ja koulutukseen liittyvien käytäntöjen avulla

onko suomi nyt kokoaan suurempi vai pienempi siinä työssä mitä tehdään konfliktien ratkaisussa ja humanitäärisen avun toimittamisessa jos katsotaan historiaa niin rauhanturvajoukkojen osallisuuden suhteen suomi varmasti on kyllä kokoaan suurempi toimija maailmassa tietysti täytyy todeta että on ikävää että tässä hallituskauden alussa tehtiin leikkauksia kehitysyhteistyömäärärahoihin jotka tietenkin olisivat suurelta osalta olleet edistämässä juuri niitä työvälineitä pyritään konfliktien ratkaisuun ja toisaalta ratkaisemiseen tämä nopean toiminnan

muuttaminen tällaiseen kriisiavun toimitusvarmuuden parantamiseen mikä on otettu esille on varmastikin hyvin kannatettava ja pohdiskeltava asia tätä kannattaisi suomen sitten tässä puheenjohtajuuskaudella nostaa omana aloitteenaan ehdottomasti esille vielä tästä jemenin kriisistä olisin kysynyt puolustusministeriltä onko mahdollista nyt näihin voimassa oleviin sopimuksiin koska niillä kuitenkin sitten tullaan jatkamaan varaosatoimituksia niihin asejärjestelmiin jotka ovat tuolla jemenissä

puhemies kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi suomella on liian vähän työkaluja ja niitäkin käytetään osittain väärin edustaja tuomiojan tapaan ja edustaja essayahin tapaan viittaan tässä siihen rajuun leikkaukseen joka tehtiin kehitysyhteistyömäärärahoihin tämän nykyisen hallituksen käynnistäessä työnsä toisaalta sotilaallisessa kriisinhallinnassa voimavaroja on käytetty mielestäni väärin aivan liiaksi on sidottu voimavaroja afganistaniin ja ja irakiin edustaja kanervan tapaan haluaisin myös ottaa esille ukrainan kriisin ja kysyä ulkoministeriltä voitaisiinko suomen suomen puolelta tehdä nykyistä enemmän tämän kriisin ratkaisemiseksi ja pakotteitten poistamiseksi sotilaallisen kriisinhallinnan keinojen lisäksi kannattaisi miettiä voisimmeko tarjota ukrainalle apua sellaisen perustuslain

arvoisa puhemies on hyvä että täysistunto keskustelee eri instrumenteista vaikuttaa jemenin kaltaisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin yksi instrumentti on asevientipolitiikka ja on syytä pitää kiinni suomen pitkäaikaisesta linjasta pidättäytyä aseiden viennistä sotaa käyviin maihin toinen instrumentti on tuki rauhanvälitystoiminnalle joka täällä on ollut jo aikaisemmin esillä esimerkiksi suomen tuki ahtisaaren perustamalle cmi järjestölle vaikuttaa myös jemenissä esimerkiksi välittää epävirallisia keskusteluja poliittisesti keskeisten ryhmien välillä kolmas instrumentti on monenkeskisillä foorumeilla vaikuttaminen varsinaista rauhanprosessia kannattaa edistää yk raiteella ja esimerkiksi jemenin osalta tukholman konsultaatiot joulukuussa olivat askel eteenpäin eun kautta suomi voi olla myös lisäämässä painetta saudi arabian haluun edistää alueellista vakautta arvoisa puhemies yhtenä instrumenttina tulisi pohtia myös siviilikriisinhallintaa jos suomi päättäisi lähettää siviiliasiantuntijoita yklle tarkkailemaan esimerkiksi tukholman sopimuksen toimeenpanoa jemenissä mielestäni sitä olisi erittäin helppo tukea myös oppositiossa

puhemies haluan nostaa koulutuksen roolin ja merkityksen yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista kehityspolitiikassamme kehitysyhteistyössämme laadukas peruskoulutus ammatillinen koulutus ja opettajien koulutus ovat aivan olennainen kehittämiskohde sekä kehittyvissä maissa että myös hauraissa valtioissa suomella on siinä huippuosaamista kuten me kaikki tiedämme kehitysyhteistyön merkitys ohjelmatyössä on oleellinen sillä se on osa ulko ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta alueelliset konfliktit ilmastonmuutoksen eteneminen ääriliikkeet tarttuvat taudit ja monet muut uhat heikentävät maapallomme turvallisuutta ja ovat myös juurisyitä pakolaisuudelle ongelmiin on vastattava kokonaisvaltaisella kehitysyhteistyöllä ja kehityskumppanuudella kriisinhallinnalla ja rauhanvälityksellä

arvoisa rouva puhemies seurauksen hoitaminen on aina raskaampaa ja kalliimpaa kuin ennakointi kuten kaikki tiedämme inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan on siis olennaista pyrkiä estämään ihmisten tarve jättää kotinsa perheensä ja maansa pakon edessä tehokkaimmat lääkkeet tähän ovat konfliktien ja ilmastonmuutoksen kuriin saaminen sekä tyttöjen ja naisten koulutus sekä seksuaalikasvatus kuten täällä muissakin puheenvuoroissa on tänään jo nostettu esiin on laskettu että jokainen naisten ja tyttöjen seksuaali ja lisääntymisterveyteen sijoitettu euro tuottaa sadankahdenkymmenen euron hyödyn kansantaloudelle itsekkäästi ajatellen siis sijoitus kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen on samalla sijoitus myös meihin itseemme kun halutaan katkaista sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys on tyttöjen koulutus avainasemassa suomen jos minkä maan tulisi tämä tietää ja tätä samaa lääkettä myöskin muille tarjota ja viedä

arvoisa puhemies hyvä ulkoministeri soini on vaikea kuvitella tilannetta jossa vanhempi joutuu valitsemaan kumman lapsistaan hän ruokkii ja kumman antaa menehtyä nälkään tässä tilanteessa jemenissä ollaan oltu jo pitkään ja on selvää että arabian niemimaan kärki kiinnostaa suuria naapureita öljykuljetusten takia tämän vuoksi yklla olisi tässä tehtävää tärkeää olisi saada hodeidan satamakaupunki ykn hallintaan jotta humanitaarinen ja ruoka apu pääsisivät perille sen lisäksi oleellista olisi sanaan lentokentän avaaminen ja sotavankien vaihdon aloittaminen näkeekö ulkoministeri näissä etenemisen mahdollisuutta jemenin sodan ratkaisuissa olisi oltava laaja sisäinen neuvotteluryhmä nyt ulkomaat ovat siellä liian voimakkaasti ja voisi olla hyvä antaa hutheille oikeus rakentaa pohjoiseen mitä ajattelette näistä

arvoisa puhemies on tärkeää että varaudumme kriiseihin ja rauhan ja demokratian edistäminen on siinä yksi keino mutta tähän keskusteluun kaipaisin keskustelua siitä minkä tiedämme kaikki että afrikan väkimäärä kasvaa tällä hetkellä niin että yk on ennustanut vuoteen mennessä sen nelinkertaistuvan euroopan väkilukuun verrattuna eli kahteen pilkku neljään miljardiin

se on miljardin lisäys nykyiseen olisin kysynyt mitä me teemme tälle asialle esimerkiksi osana kehitysapua me emme oikeastaan koskaan kehtaa kysyä sitä miten he suunnittelevat tätä väestönkehitystä

ja ruoka loppuu niin konflikteja tulee kysyisin ministeri soinilta keskustellaanko näistä koskaan niissä pöydissä kun tuntuu että tämä on semmoinen aihe että sitä ei oikein kehdata ottaa esille

arvoisa rouva puhemies yritän vastata mahdollisimman moneen kysymykseen ja kiitän puheenvuoroista koska pohdinta on myös arvokasta jos aloitetaan tästä ukraina tematiikasta on hyvin ikävää että kehitys kohti kestävää konfliktin ratkaisua on todella kitkuinen ja nyt näyttää siltä että mitään isompaa ei ole saavutettavissa ennen ukrainan presidentinvaaleja ja näinhän tämä ei saisi olla mutta näin tämä näyttää olevan mutta aivan kuten edustaja kanerva puolustusvaliokunnan puheenjohtaja totesi meillä pitää jatkuvasti olla aloitteita ja toimia joilla päästäisiin eteenpäin tässä konfliktissa yksi iso ongelma on että eulla ei ole mitään jakkaraa missään pöydässä siellä kun katsotaan esimerkiksi että on normandia ryhmä jossa on ranska ja saksa ja ja konfliktin osapuolia mutta ei euroopan unionia missään sitten meillä on etyjin muita aktiivisia toimijoita joita pitäisi käyttää tässä perusongelmahan on tietysti se että venäjä laittomasti pakkoliitti krimin itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja siitä tässä on kysymys sitten kun mennään syyriaan

ehkä kolme ja puolisataatuhatta kuollutta ihmistä edesmennyt ykn pääsihteeri kofi annan teki oman esityksensä syyrian konfliktin ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi vuonna kaksituhattakaksitoista sitä ei hyväksytty sitä ei toteutettu nyt on seitsemän vuotta mennyt satojatuhansia ihmisiä kuollut tässä nähdään että jos ei kansainvälinen yhteisö nimenomaan suurvallat tue näitä ratkaisuja niin tässä on sitten tulos ja me olemme seurausten kanssa tekemisissä ja syyrian konflikti ei ole ohi ihmisiä kuolee joka päivä sama heijastuu irakiin paljon kuolleita isil edelleen lyömättä jos ajatellaan tätä puolta niin esimerkiksi nyt sitten kurdit jotka ovat tehneet valtavan työn tämän raakalaismaisen järjestön juurimiseksi

ollaan ikään kuin jättämässä vähän niin kuin tyhjän päälle syyrian pohjoisosissa ja tämä uhkaa johtaa siihen että kurdit liittoutuvat sitten al assadin kanssa jonka hirmuhallinto on tappanut kolme ja puolisataatuhatta ihmistä ja ja koko tämä kyyninen peli johtuu siitä että meidän monenkeskinen kansainvälinen sääntöpohjainen yhteistyö on rappiolla ja ykssa isot p viisi eli niin sanotut pysyvät jäsenmaat kyynisesti joko eivät ota kantaa näihin asioihin tai pyörittävät omalta osaltaan asioita sama pätee jemeniin sota on siellä ollut käynnissä pitkän pitkän aikaa on on suorastaan kyynistä mutta samalla jollain tavalla tälle ajalle tyypillistä että lehtimies khashoggin murha joka oli raaka sai osaltaan aikaan sen että tämä konflikti tuli sillä tavalla esille että oli pakko tehdä jotain saudi arabiaan tuli iso paine oli pakko tehdä jotain meillä on alueellisia valtoja saudi arabiaa irania monia muita jotka käyvät niin sanottuja proxy sotia eli käyvät sotia ja rahoittavat sotia toisten maiden alueella itsekkäistä poliittisista pyrkimyksistä johtuen tämä on sietämätöntä ja tätä tehdään jatkuvasti sen takia

jotka ovat kansainvälisiä ja sääntöpohjaisia pitäisi vahvistaa mutta kaikki suurvallat venäjä usa kiina vetäytyvät näistä tällä hetkellä ja tulokset ovat näkyvissä ne näkyvät meidän televisiohuoneissamme ja toivottavasti vaikuttavat meidän omaantuntoomme sitten haluan yhden asian tuoda vielä esille olen tässä ulkoministeritoiminnassani pyrkinyt pyrkinyt siihen kun meillä on resursseja tässä maassa niin kuin edustajat haavisto urpilainen ja entinen kansanedustaja gestrin niin olen nimittänyt heitä erityisedustajiksi eri tehtäviin meillä on suomessa ehdottomasti tehtävä niin kuin edustaja urpilainen sanoi että kun on esimerkiksi cmi ja ahtisaari jos meillä on henkilöitä puoluekantaan katsomatta jotka ovat päteviä kansainvälisiin tehtäviin niin heitä pitää käyttää ja vielä aivan lopuksi asevientiasiasta johonka edustajat essayah ja arhinmäki kiinnittivät huomiota se on jatkuvan moraalisen pohdinnan kohteena meillä on selvä järjestelmä miten asevientiluvat käsitellään ne käsitellään kaikki sekä puolustus että ulkoministeriössä ja tätä prosessia tarkkaillaan ja sitten jos muutoksia on tarpeen tehdä niitä tehdään ja tehtiin muun muassa saudi arabian ja arabiemiraattien kohdalla
jatketaan debattia

puhemies ulkoministeri esitti erittäin hyvän analyysin nykyaikaisesta konfliktien perusluonteesta on konflikteja joissa ei ole enää perinteisellä tavalla kaksi valtiota vastakkain vaan on sisäisiä konflikteja joihin ulkopuoliset puuttuvat joissa osapuolten osapuolten väliset erot ja rajalinjat on vaikeasti hahmotettavia ja sitten kun konflikti tapahtuu olosuhteissa joissa kansainvälistä lakia ja oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia ei noudateta niin silloin tilan ottavat ne joilla on kyky ja halu käyttää voimaa pitää avoimesti tunnustaa että avoimille demokratioille niin kuin euroopan unionissa meille on tavattoman korkea kynnys se että me jollakin tavalla käyttäisimme voimaa ja tästä pitää voida puhua erityisesti tämän avun perille saannin osalta mikään humanitaarinen järjestö halua välttämättä lähteä minkään sotajoukon perässä apua perille viemään mutta joskus ratkaisevien lentoasemien tai satamien hallussa pitäminen on äärimmäisen tärkeätä ja jos olosuhteet osuvat kohdalleen niin kyllä nämä eun nopean

vielä kysyisin ministeriltä

nyt kun meille tulee tosiaan tämä puheenjohtajuus niin minkälaisia mahdollisuuksia näette sille että suomi voisi voisi esittää tämän puheenjohtajuuden aikana ehdotuksia jotka niittaisivat paremmin yhteen tätä nyt hajanaista euroopan unionia siinähän voisi olla myöskin tämä battlegroupien uudistaminen ja ja sen filosofian

arvoisa rouva puhemies yhdyn arvioon maailman tilanteesta ja kriisien monimutkaisuudesta myös itseeni erityisesti koskee tämä ministerinkin mainitsema kurdien kohtelu tai oikeastaan heitteillejättö on hyvä muistaa että suomi oli kouluttamassa peshmerga taistelijoita kantamassa osaltaan tätä kansainvälistä vastuuta myös näissä asioissa puolustusministeri oli siinä vaiheessa paikalla kun puheenvuoroa pyysin ja ja olisin oikeastaan lähtenyt kysymään puolustusministeriltä miksei nyt ulkoministeriltäkin että pitäisikö suomen kansainvälisen kriisinhallinnan sotilaallisella puolella koota enemmänkin operaatioita isompiin kokonaisuuksiin nykyisen mallin sijaan jossa suomi sitoutuu useisiin pienempiin operaatioihin maailmalla

ranskalaisten ja irlantilaisten johtamissa operaatioissa olisiko meidänkin oman suorituskyvyn kannalta mielekkäämpää ottaa enemmän johtovaltioiden roolia

arvoisa puhemies aivan aluksi totean sen että suomi on rauhanturvaamisen suurmaa kiitos siitä kaikille siskoille ja ja veljille kehitysyhteistyörahojen leikkaamisesta on syytä syytä keskustella ja ja yksi sen näkökohdista on se meneekö se apu perille vai ei useissa näistä valtioista jotka saavat näitä apuja ja tukia on ikävä kyllä myös korruptio yksi elementti mikä on vallassaan eli tarvitsee tarkkailla erittäin tarkkaan että se apu menee perille mutta on syytä keskustella siitä voidaanko kehitysyhteistyörahoja kasvattaa ja antaa niin että se saadaan vastikkeelliseksi kuten esimerkiksi niin että näitä palautuksia otetaan vastaan siis turvapaikanhakijan kielteisen päätöksen saaneita otetaan vastaan naisten asemaa korostetaan tai esimerkiksi ilmastonmuutosasia

arvoisa puhemies ensinnäkin kommentti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja vanhasen aluksi pitämään viiden minuutin puheenvuoroon siellä mainittiin jonkinlainen libanonin ja italian välinen reitti ainakin minun tietojeni mukaan tällainen reitti taitaa kyllä olla libyaan kannattaa ehkä karttoja vähän päivittää tai sitten minä olen tosi kuutamolla mitä hiukan epäilen olen kuitenkin kymmenen vuotta lähi idässä ollut sekä siviili että sotilaskriisinhallinnan tehtävissä ja myös kouluttamassa ja johtamassa korruptiontorjuntaa eun piikkiin eli jotain tiedän yhden asian tiedän kuitenkin paikan päällä ihmisten auttaminen inhimillisesti tehokkain ja kustannustehokkain tapa auttaa on selvää että ihmisten kuljettaminen tuleminen tai salakuljettelu tuhansia kilometrejä kotipaikoiltaan suomeen ei tietenkään ole järkevää eikä kestävä ratkaisu sen paremmin suomen muodissa olevan ilmastonmuutoksen kuin lähtömaidenkaan osalta joka muuta väittää ei tunne todellisuutta raakaa peliä on hyvä että suomi on sitoutunut noudattamaan hyvän humanitaarisen avun periaatteita ja ja toivottavasti näin menee

puhemies suomella voisi olla sekä poliittisesti että resurssien lisäämisen kautta vahvempi rooli rooli kansainvälisten konfliktien ja kriisien ratkaisussa sen poliittisen liikkumatilan hyödyntämisen ensimmäinen ehto on että suomi säilyy sotilaallisesti liittoumattomana maana tuskinpa ruotsikaan olisi saanut niin näkyvää roolia jemenin kriisin ratkaisuyrityksissä jos se olisi ollut sotilasliiton jäsen ja tämä resurssien kohdentaminen kyllä huolettaa huolettaa niitä on aivan liian paljon hajotettu sinne sun tänne ja missä niitä on sitten keskitetty ne on keskitetty väärällä tapaa suomi on osallistunut osin afganistanin sotatoimiin yli kahdeksallasadalla miljoonalla eurolla ilman että on näkyvissä mitään oleellista ratkaisua onneksi vasemmistolaiset poliitikot eivät ole enää ainoita jotka kyseenalaistavat tämän kohdentamisen ja sotilaallisen läsnäolon afganistanissa esimerkiksi upin salonius pasternak kyseenalaisti tällaisen ratkaisun
arvoisa puhemies kriisit ja konfliktit eivät synny tyhjästä tai yllättäen niillä on usein pitkä esihistoria ja silloin on tärkeätä että on olemassa osaamista joka pystyy analysoimaan ja puuttumaan ennaltaehkäisevästi ajoissa tällaisiin tilanteisiin siinä joskus tarvitaan muuten historioitsijoitakin koska historioilla on valitettavasti silloin kun niitä ei käydä lävitse taipumus muuttua konflikteiksi tämän ennaltaehkäisyn yksi väline on aina se että pystytään toimimaan nopeasti ministeri mainitsi syyrian kriisin alun silloinhan oli viisisataa aseetonta tarkkailijaa ykn lähettämänä se oli aivan liian pieni määrä sillä oli merkitystä silloin kun tarkkailijat olivat paikalla aseet vaikenivat jos heitä olisi ollut viisituhatta tai viisitoistatuhatta että tämä ei olisi päässyt tällaiseksi täysimittaiseksi sodaksi leviämään emme sitä tiedä mutta siinäkin oli yksi menetetty mahdollisuus eli suomen kaltaisilla mailla pitää olla valmius toimia nopeasti ja toimittaa tarvittavia henkilö ja muita resursseja näihin tilanteisiin

ärade talman venezuelan tilanne on kaoottinen jo hugo chavezin aikana taloutta ajettiin järjestelmällisesti ja valitettavasti tehokkaasti alas ihmisoikeuksia loukattiin laajasti ja median vapautta rajattiin maduro on tätä vienyt eteenpäin koko talous on täysin sekasortoisessa tilassa ja inhimillinen kärsimys on on valtavaa venezuelan sisällä ja siitä kärsivät toki myöskin ympäröivät maat totesitte muutama päivä sitten että ainoa legitiimi demokraattinen instituutio venezuelassa on parlamentti monet eurooppalaiset maat totesivat muutama päivä sitten että ellei maduro julista uusia vaaleja kahdeksan päivän sisällä niin he tunnustavat guaidon maan virallisena presidenttinä aikooko suomi liittyä näitten maiden joukkoon vai tunnustammeko kenties guaidon jo sitä aikaisemmin

arvoisa rouva puhemies suomi on mukana laajasti kansainvälisessä kriisinhallinnassa ja se koskettaa tänä päivänä valtavaa määrää ihmisiä on paljon perusteltu aina sitä että me olemme siellä sen takia että se vahvistaa meidän omien sotilaidemme osaamista ja kehittää kehittää meidän suorituskykyjä mutta nyt entistä vahvemmin olemme siellä siksi että tilanne sitä vaatii ja myös riskit näissä tehtävissä

kuvasi hyvin miten monimutkaisia kansainväliset konfliktit ja humanitääriset kriisit tänä päivänä ovat kiitos ulkoasiainvaliokunnalle ja edustaja vanhaselle että tämä tärkeä keskustelu järjestettiin suomella on todellakin hieno maine niin sotilaallisen kuin siviilikriisihallinnan osalta ja rauhanvälityksessä presidentti ahtisaaren ansiosta mutta kiinnitän huomiota myös näiden kriisien ennaltaehkäisyyn ja erityisesti siihen mitä voidaan tehdä kehitysyhteistyön kautta on harmillista että tässä suhteessa ei ole päästy eteenpäin vaan päinvastoin näitä mahdollisuuksia on tälläkin vaalikaudella

arvoisa puhemies sai syksyllä alkunsa katastrofaalisesta jemenin tilanteesta johtuen ja kiitos kovasti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja vanhaselle joka tätä on vienyt eteenpäin itse opin yhdeksänkymmentä luvun balkanilla kolme lausetta vaarallisimpia ovat toimettomat nuoret miehet väkivalta palaa sotarintamilta koteihin ja aseiden vaiettua sota jatkuu koulujen luokkahuoneissa no kaikkiin näihin vastaus on koulutus minkä myös edustaja paloniemi ja edustaja haavisto jossain määrin nostivat esiin koulutus ja siviilikriisinhallinta ovat siis turvallisuuspolitiikan kovaa ydintä ja toivoisin että suomi nimenomaan tässä suurvalta asemassaankin korostaisi tätä puolta koska muunlaisen turvallisuuspolitiikan korostajia maailmassa koko ajan enemmän mieluummin kuin vähemmän kaikki me jotka olemme olleet näissä tehtävissä maailmalla myös tiedämme että suomelta halusimme me tai emme aina kysytään ratkaisuja koulutukseen niitä oikeastaan odotetaan meiltä kysyisinkin ulkoministeriltä olisiko pohdittavissa että vaikka ulkoministeriö tekisi tämmöisen avauksen opetusministeriön suuntaan ja ehkä teminkin suuntaan että me lähtisimme konseptoimaan tällaiseen työkalupakkiin ratkaisuja niin ammatilliseen koulutukseen kuin perusopetukseen niillä on valtava kysyntä maailmalla ja se ehkä vahvistaisi myös meidän mahdollisuuksiamme osallistua moniin

arvoisa puhemies turvallisuusajattelu on muuttunut yhä laaja alaisemmaksi turvallisuusnäkökulmia huomataan asioissa joissa niitä ei aiemmin aiemmin nähty esimerkkinä vaikka muuttoliike me puhumme nykyään kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta jonka tulisi olla koherenttia ja koordinoitua jotta voimme vastata ongelmiin hauraissa maissa konfliktien jälkeen mutta mitä tärkeintä jo ennaltaehkäisevästi yhtä konseptia ei ole vaan kulloiseenkin tilanteeseen täytyisi vastata tarpeiden mukaan on tärkeää että tosiaan nyt ymmärretään ja nähdään tämä turvallisuuden ja kehitysyhteistyön yhteys niin kuin myös kehitysyhteistyön ja ulkomaankaupan synergiat sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan välillä ovat ilmiselvät ja siviilikriisinhallinnan

yhä tärkeämmäksi sen avulla luodaan kestävää vakautta yhteiskuntaan

kaksi asiaa vielä esiin yksi on ympäristön ja konfliktien suhde ilmastonmuutos ja ympäristönmuutokset aiheuttavat konflikteja ja lisäävät pakolaisuutta ja sotien jälkeen ympäristö vaatii huomiota on levinnyt myrkkyjä ympäristöön ja ei tiedetä voidaanko maanviljelyä jatkaa onko vesi puhdasta ja näin poispäin meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota tähän ympäristön ja konfliktien yhteen nivoutumiseen tietysti ilmastonmuutoksen torjunta on osa konfliktien torjuntaa toinen asia on se että aina eivät suurvallat ole niitä ainoita toimijoita ottaisin aivan toisen näkökohdan diasporan mahdollisuudet toimia rauhantyön eteen kävin mogadishussa joku aika sitten oli todella ilo nähdä suomensomaleita jotka ovat mukana jälleenrakennuksessa mukana terveyssektorin toiminnassa mukana hallintoa kehittämässä eli koulutetut osaajat täältä diasporan puolelta pitäisi myöskin hyödyntää rauhantyössä ja heille pitäisi antaa tuki tehdä rauhantyötä

arvoisa rouva puhemies keskustelemme ulko ja turvallisuuspolitiikan työkaluista ja yksi työkaluista työkaluista joka on tullut mainittua moneen otteeseen on kriisinhallinta ja myöskin kehitysyhteistyö tällä hetkellä köyhät maat kantavat suurimman vastuun maailman pakolaisista ja kahdeksan kymmenestä maailman elää kehitysmaissa yli puolet maailman kaikista pakolaisista on kotoisin kolmesta kriisimaasta syyriasta afganistanista ja etelä sudanista kuulimme myös ulkoministeriltä että ihmiset kuolevat päivittäin syyriassa irakissa ja jemenissä tällä kaudella on puhuttu paljon maahanmuuton haasteista ja siitä että sen pitäisi olla hallittua samaan aikaan on leikattu kehitysyhteistyöstä miten on arvoisa ministeri puhumme humanitäärisestä kriisistä oliko tässä tilanteessa järkevää että hallitus leikkasi neljäkymmentä prosenttia kehitysyhteistyöstä kun maailmassa on lukuisia kriisejä ja ihmiset

suomi korostaa ykn johtavaa roolia nimenomaan humanitäärisen avun koordinoijana ykn humanitäärisen avun järjestämisen keskeiset pilarit ovat oikea aikainen ja riittävä rahoitus toimiva klusterikoordinaatio strateginen johtajuus ja kumppanuudet yk järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen välillä koordinaation merkitys on kasvanut sitä mukaa humanitääristen kenttätoimijoiden määrä on lisääntynyt tämäkin on ollut nähtävissä suomi osallistuu euroopan unionin humanitäärisen avun rahoittamiseen yhteisöbudjetin kautta ja unioni yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa on maailman suurin humanitäärisen avun antaja kysyisinkin miten humanitäärisen avun kokonaisuutta avun oikea aikaisuutta toimivuutta ja perillemenoa voitaisiin edelleen kehittää ja varmistaa

rouva puhemies edustaja haavisto otti ympäristö ja ilmastoasiat puheeksi liitän siihen vielä kolmannen näkökulman joka siihen samaan kokonaisuuteen kuuluu eli tämän väestönkasvun suomen täytyy ja kehitysaputyössään panostanut koulutukseen naisten asemaan lukutaitoon ja perhesuunnitteluun ja kannustan jatkamaan tällä saralla afrikassa afrikassa asuu tällä hetkellä noin yksi pilkku kolme miljardia ihmistä ja ykn pessimistisimmän arvion mukaan maanosan väkiluku on neljä pilkku kahdeksan miljardia tämän vuosisadan lopussa lisäys on kolme ja puoli miljardia se vastaa viittä euroopan väkilukua se vastaa kuuttasataa suomen väkilukua ja se vastaa viittätoistatuhatta tampereen väkilukua on on aivan selvää että tämä tämä kasvu aiheuttaa

pahenevan humanitäärisen kriisin kun se yhdistetään vielä tähän ilmastonmuutokseen ja romahtaneisiin valtioihin

hyvä asia että moni kollega on viitannut omassa puheenvuorossaan afrikan tilanteeseen afrikan tulevaisuus on hyvin vahvasti linkittynyt euroopan tulevaisuuteen voi sanoa että se mitä tapahtuu afrikassa vaikuttaa suoraan myöskin meihin täällä edellisessä puheenvuorossa viitattiin afrikan väestökehitykseen pelkästään saharan eteläpuoliseen afrikkaan pitäisi joka vuosi luoda kahdeksantoista miljoonaa uutta työpaikkaa jotta työmarkkinoille tulevat nuoret voidaan työllistää se on valtava haaste ja sen takia on on ollut positiivista huomata että myöskin euroopan unionissa on nyt herätty afrikan rooliin komission puheenjohtaja juncker lanseerasi allianssialoitteen jolla pyritään luomaan investointeja ja sitä kautta kasvua ja työpaikkoja afrikkaan euroopan unioni on myös maailman suurin kehitysavun antaja joten tässä suhteessa euroopalla on paljon tehtävää niin kuin täällä edustaja haavisto aiemmin totesi haluaisin kysyä ulkoministeriltä miten suomi aikoo pitää esillä omalla eu puheenjohtajuuskaudellaan afrikkaa nyt on iso momentum luoda yhteinen strategia euroopan unionille liittyen afrikkaan aikooko suomi pitää tätä asiaa esillä omalla

arvoisa puhemies hyviä teemoja on nostettu esiin nostan vielä nuoret yhtenä maailman väestöstä puolet on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita se on aika hurja luku on siis hirveän tärkeää että näissä konfliktimaissa pystytään jälleenrakennusvaiheessa erityisesti panostamaan mainittuihin koulutukseen ja näkymien luomiseen palaan vielä lyhyesti jemeniin koska pidän asiaa hyvin tärkeänä ja se ei saa välttämättä sitä huomiota mitä se ansaitsisi siellä on myöskin vallalla tappava kulkutauti kolera ja myös tämän osalta toivoisin kansainvälisen yhteisön voimakkaampaa reagointia ja uskon että suomella myös tämän sairauden hoidossa olisi annettavaa jemeniin eli voisimmeko auttaa koleraepidemian taltuttamisessa

arvoisa rouva puhemies oikein siitä että kehitysrahoja on leikattu aivan väärässä kohtaa nostaisin myös humanitääriseen apuun kohdennetut rahat joita on myös leikattu tilanteessa jossa maailmassa taitaa olla pakolaisia enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen kun meillä on karmeita kriisejä joista tässä ollaan puhuttu niin humanitääriseen apuun pitää panostaa arvoisa rouva puhemies samaan aikaan pitää koko ajan katsoa eteenpäin ettei synnytetä lisää uusia kriisejä ulkoministeri soini viittasikin kurdien tilanteeseen erityisesti pohjois syyriassa on kestämätön tilanne että nato maa turkki polkee ihmisoikeuksia rajoittaa kurdien demokraattisia oikeuksia

häätäneet pois daeshin niin heidät jätetään yksin mitä euroopan unioni mitä suomi voi tehdä kurdien hyväksi miten me voimme painostaa turkkia että he lopettavat nämä toimet kurdeja vastaan

osaltanikin että tuen edustaja vanhasen näkemystä eun taistelujoukkojen hyödyntämisestä konsepti siitä on hyvä miettiä siihen kyllä haluan puuttua että valitettavasti suomi ei nyt ole maailmassa rauhanturvan suurvalta valitettavasti on näin perusteita siihen olisi useitakin sekä itsekkäitä että universaaleja perusteita että niin tulisi olla kolmas seikka edustaja torsti täällä viittasi koulutuspolitiikkaan sitä on meidän kehitysyhteistyömme puitteissa järkevää tehdä voimakkaasti sitä on revisioitu viimeksi noin kymmenen vuotta takaperin mutta kysyn olisiko mahdollista että suomi ottaisi afrikasta oman maan jonka koko koulutusjärjestelmä alhaalta ylös saakka toteutettaisiin suomalaisen koulutuskonseptin mukaisesti josta tulisi erinomainen mallituote ja koulutuksen

puhemies euroopan yhteiskunnallinen kehitys perustuu juutalais kristillisille arvoille ja väitän että myös länsimainen ihmisoikeuskäsitys perustuu siihen lähtökohtaan mikä kristinuskossa on ollut ihmisen jakamattomasta ihmisarvosta tiedetään kuitenkin että tällä hetkellä kristityt ovat yksi vainotuimpia uskonnollisia ryhmiä joko vähemmistönä tai jossain maissa enemmistönä open doors järjestön mukaan seuratuista sadastaviidestäkymmenestä maasta seitsemässäkymmenessäkolmessa kristityt kokivat äärimmäistä vainoa tämä tarkoittaa erilaisia lainsäädännöllisiä rajoituksia syrjintää erilaista vihamielisyyttä kirkkojen polttamista surmaamista

kylmät jääkylmät tuulet puhaltavat maailmalla ja jossa usa kyseenalaistaa sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen ainakin osittain myöskin eurooppalaista yhteistyötä eristäytyy ja tilanteessa jossa myöskin eun sisällä esiintyy säröjä ja kyseenalaistetaan perustavaa laatua olevia oikeusvaltioperiaatteita tämä pohjoismainen perhe tuntuu yhtäkkiä entistäkin turvallisemmalta ja mukavammalta tämä kontrasti ulkomaailmaan on entistäkin kirkkaampi pohjoismaisella yhteistyöllä on vielä erittäin paljon potentiaalia käyttämätöntä potentiaalia mitä voisimme vielä tehdä erikseen ja yhdessä ykn puitteissa ja ykn ulkopuolella tämän maailmanjärjestyksen sanotaan pelastamiseksi ja puolustamiseksi
arvoisa rouva puhemies maailma ilman orpoja on monien unelma se on myös ukrainasta lähtöisin olevan järjestön nimi vajaa kolme vuotta sitten kävi noin kahdenkymmenen nuoren joukko suomessakin polkupyöräretkellä ajamassa promoamassa nostamassa adoption mahdollisuutta esiin nyt nuo nuoret kaivavat juoksuhautoja mariupolin kaupungissa lähellä rajaa ja kuuntelevat sodan ääniä syyriassa syyrialainen lääkärikollega tekee ympärivuorokautista työtä ja lähettää viestiä kuinka hän ei koskaan olisi voinut kuvitella muutama vuosi taaksepäin että syyria on siinä tilanteessa on tällä hetkellä ja minä kysyisinkin konkreettisesti vielä ulkoministeriltä mitä suomi tekee lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen näissä maissa sillä tavalla että he selviäisivät mahdollisimman hyvin konfliktin läpi ja niin ettei niitä katkeruuden kitkeryyden juuria jäisi kasvamaan

todella hankala kysymys mutta kun tiedetään että asevienti sotiviin maihin

ei ole riippuvainen siitä viekö suomi sinne vai ei ja kun samaan aikaan tiedetään että eu linjaukset ovat hieman erilaiset kuin suomella niin olisiko yleiskansallisesti parempi että suomi noudattaisi eu linjauksia asevientipolitiikassa ja pyrkisi vaikuttamaan niissä samoissa linjauksissa niiden linjauksien muuttumiseksi lähemmäs suomalaista linjaa toinen asia lähinnä tuosta valiokunnan viestintäpuolesta että valeuutisia liikkuu todella paljon ja ne liikuttavat ihan jopa eu tasolla twitterissä liikkuu virheellistä ohjaavaa tietoa kansakunnat äänestävät mielenkiintoisten virheellisten uutisten

puhemies jotta auttajat pystyvät auttamaan niin auttajienkin pitää huolehtia omista asioistaan ja tätä kehitysapuleikkausten kritiikkiä pitää peilata tietysti tätä vasten tämä on vaikea kysymys toivottavasti ensi vaalikaudella on resursseja lisätä apua mutta minusta pitää myös tunnustaa se että täytyy tehdä jotain toisin kuin aikaisemmin tuo edustaja esitys siitä että ottaisimme yhden kohdemaan joka olisi meille sopivankokoinen jonka koulutusjärjestelmää me auttaisimme kehittämään on hyvä idea mutta yhtä lailla kysyn ministeri soinilta lisäresurssien käytöstä jos niitä olisi saatavissa teidän kokemuksellanne nyt sanottuna afrikka tarvitsee perinteisen kehitysavun kohteita tarvitsee bisneksen edistämistä tarvitsee ilmastotoimia tarvitsee kriisinhallintajoukkoja kaikkea muuta meillä tätä katsotaan meidän hallintorakenteemme siilojen mukaan minä luulen että siellä päässä katsantotapa on ehkä toinen ainakin itse puoltaisin sitä että jos lisärahaa osoitetaan niin pantaisiin se otsikolla afrikka raha jonka kulloisesta käytöstä hallitus voisi päättää aivan niin kuin edustaja ruoho totesi aikaisemmin jokainen tilanne muuttuva tilanne vaatii siinä tilanteessa oikeaa toimintaa
sitten ministeri soinin vastaus viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies on todella ollut ilo kuunnella näitä puheenvuoroja ja aktiivista debattia ja ja ratkaisuesityksiä tällaista pitäisi olla paljon enemmän meillä eduskunnassa rakentavassa hengessä aloitan tästä edustaja kanervan mielestäni hyvästä aloitteesta en tiedä mitenkä se käytännössä on mahdollista toteuttaa mutta tämä on just semmoinen idea että pistetään yksi maa kuntoon tietysti opetusministeriö ja kehitysyhteistyöministerit ja muut ovat tässä olennaisia afrikka on on tärkeä ja tämä oli minun pääpuheenaiheeni viimeksi suurlähettiläspäivillä elokuussa ja se tulee olemaan tärkeä jos ajatellaan afrikan muuttoliikettä niin neljä viidestä muutosta tapahtuu afrikan valtioiden sisällä ja vain yksi viidestä ulos tämä on täysin riippuvainen myös siitä mihinkä edustaja urpilainen viittasi että kahdeksantoista miljoonaa työpaikkaa täytyy vuodessa löytyä ja jos ei löydy niin liike tulee jatkumaan minulla oli tuolla davosin kokouksessa mielenkiintoinen aamu siellä oli yksi afrikka aamu ja siellä oli ugandan presidentti pitkäaikainen valtiomies ja hän hän sanoi että kun hän meni kouluun kauppatieteitä opiskelemaan vuonna viisikymmentäkaksi niin hän oppi semmoisen asian että demand eli kysyntä tarkoittaa sitä mikä syntyy sanoista desire ja ability erittäin viisaasti hän kertoi mitkä ovat semmoiset peruselementit ja jos ei talous ole kunnossa eikä ole haaveita ja tämmöisiä kulutusaikeita tulossa niin ei synny kysyntää samoin täällä minusta edustaja raatikainen otti erittäin hyvin esiin korruption vastaisen työn hyvä hallinto jos ei ole hyvää hallintoa toimivia rakenteita lakiin perustuvaa oikeuslaitosta turvaa ihmisille väkivallalta ja muulta niin ei synny mitään vaikka minkä verran rahaa kaataisit siitä tratista ja suppilosta läpi niin ei tapahdu mitään ja nämä ovat sellaisia asioita joissa koulutuksen yhteistyön

on aivan vallankumouksellinen merkitys sen takia suomi on tehnyt hartiavoimin työtä arktisen neuvoston puheenjohtajana jotta mustaa hiiltä monia muita tällaisia epäterveitä kielteisiä ilmiöitä voidaan juuria ensimmäinen on joku saarivaltio joka uhkaa hukkua valtamereen ja jossa muun elämän edellytykset menevät pois samoin kaikkien vähemmistöjen vaino ovat sitten kristittyjä tai jesideitä pitää ottaa vakavasti pommi iskut viimeksi filippiineillä iskut koptikirkkoihin kyllä ne pitää tuomita ja pitää uskaltaa sanoa aivan aivan selvään asiaan pohjoismaiden rooli mitä muun muassa edustaja wallin on täällä tuonut esiin on aivan ratkaisevan tärkeä kyllä me pohjoismaissa melko fiksua porukkaa kun tänne maailman katolle on tällaiset järjestelmät pystytty tekemään kyllä siitä pitää voida iloita ja viedä sitä yhdessä eteenpäin suomi kannatti ruotsin jäsenyyttä ykn turvaneuvostossa ruotsi toimi siellä hyvin nyt me kaikki kannatamme norjaa ja silloin kun suomi on ehdokkaana pohjoismaat kannattavat suomea se on tärkeä linkki maailmanlaajuisesti kaikessa tässä lasten asemassa ja muussa kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä se täytyy muistaa suhtaudun myönteisesti valiokunnan puheenjohtaja edustaja edustaja kääriäisen esille tuomiin ajatuksiin siitä miten näitä eu battlegroupeja voidaan käyttää kun ne vievät valtavat resurssit ja rahaa siihen menee niin voisiko niistä olla jotain hyötyä käytännön toiminnassa sitten edustaja heinonen puhui rauhanturvaamisesta ja myös rauhanturvaajista kyllä se pysäyttävä hetki on olen afganistanissa kaksi kertaa käynyt siellä suomalaisten kaatuneiden sotilaiden muistomerkillä ja ei siinä kuivaa silmää ole se on kansainvälistä vastuunkantoa ja ja niistä pojista ja tytöistä pitää pitää huolta jo etukäteen jotka itsensä tälle altistavat

sitten vielä olisi paljon muutakin sanottavaa kello kello käy otan vielä tämän tämän kysymyksen näistä kansalaisjärjestöistä hyväntekeväisyysjärjestöistä myös lähetysjärjestöistä ne tekevät äärimmäisen tärkeää työtä henkensä kaupalla meillä on paljon sellaisia tänä aamuna kuulin kirurgista joka käy keniassa

kaksi viikkoa vuodessa leikkaamassa epämuodostumia ihan ihan talkoilla tämäntyyppistä tekemistä ja rohkaisua meillä pitää olla kyllä se myöskin niin on että ihmisten vapaaehtoinen apu ja sen herättäminen on tärkeää mutta myöskin se että se raha menee perille ja tässä vielä viittaan siihen korruption vastaisuuteen ja hyvään hallintoon koska mikään ei ihmisiä ärsytä niin paljon kuin se että kovalla työllä ansaittu raha menee veivareiden ja huijareiden taskuun kun sen pitäisi mennä apua ja hätää kärsivien taskuun

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

arvoisa puhemies todella mukavaa nähdä että

kuuntelemassa tätä keskustelua toivottavasti pidemmäksikin aikaa riippuen siitä hyvä en usko että että kovin kauan yöhön asti se on hyvä että tässä käytiin juuri tämä ajankohtaiskeskustelu suomen

ulko ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi tästä on hyvä jatkaa toisella suomelle ja ja koko euroopalle ajankohtaisella aiheella nimittäin euroopan neuvoston toimintakertomuksella tämä meidän lähetekeskustelumme osui varsin hyvään ajankohtaan monestakin syystä marraskuusta kaksituhattakahdeksantoista lähtien suomi on toiminut euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana ansiokkaasti meidän ulkoministerimme on ollut siellä puhetta johtamassa ulkoministeri timo soini myöskin kävi viime viikolla euroopan neuvoston yleiskokouksen kokouksessa kertomassa suomen puheenjohtajuusohjelman etenemisestä ja myöskin vastaili neljäänkymmeneenkuuteen jäsenmaan parlamentaarikoiden kysymyksiin lisäksi hyvin arvovaltainen toinen vieras kävi viime viikon yleiskokouksessa nimittäin tasavallan presidentti sauli niinistö myöskin hän piti merkittävän puheen ja vastasi parlamentaarikoiden kysymyksiin puheessaan presidentti korosti euroopan neuvoston puolustamien arvojen merkitystä hän totesi muun muassa että ihmisoikeudet demokratia ja oikeusvaltio euroopan neuvoston perusarvot voivat kukoistaa vain vain rauhan aikana siksi rauhan säilyttämisen tulee olla meille kaikille aina

etusijalla hän kehotti myös pohtimaan järjestön visioita ja painopistealueita niin ikään meidän ulkoministerimme nosti esille näitä meidän puheenjohtajuusohjelman kolmea painopistealuetta ne ovat eurooppalaisen ihmisoikeus ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen tasa arvo ja naisten oikeuksien tukeminen avoimuus ja osallisuus sekä nuorten radikalisoitumisen ehkäisy toukokuussa suomi sitten järjestää euroopan neuvoston ulkoministerikokouksen jossa samalla juhlistetaan järjestön seitsemänkymmentä vuotista toimintaa demokratian oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien puolustajana mutta täytyy sanoa että tämä meidän osuu hyvin haasteelliseen aikaan euroopan neuvoston

pääsihteerin valinta on sellainen joka nyt kuumentaa siellä siellä niin yleiskokouksen puolella tunteita kesäkuussa on määrä valita järjestölle uusi pääsihteeri ja tällä hetkellä ollaan hyvinkin huolissaan euroopan neuvoston tilasta noin yleisesti neljäkymmentäseitsemän jäsenmaata joista yksi tällä hetkellä ei osallistu parlamentaarikoiden kokoukseen eli tähän euroopan neuvoston yleiskokoukseen euroopan neuvoston perustehtävä on tietysti ihmisoikeuksien moniarvoisen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen ja kehittäminen ja tällä hetkellä nämä arvot eivät enää ole itsestäänselviä nykyinen kansainvälinen tilanne on johtanut tämmöiseen kriisiajatteluun ja yhä useammin puhutaan jopa demokratian kriisistä tällainen vaalivaikuttaminen jota tässä äskeisessäkin keskustelussa nostettiin esille trollit hybridiuhat valeuutiset kaikki murentavat ihmisoikeuksien valvontaa demokratian perusperiaatteita populismi ja jyrkentyneet asenteet näkyvät monilla politiikan aloilla varsinkin kun mennään tiettyihin maihin niin siellä kyllä kyllä esimerkiksi lehdistönvapaus on joutunut hyvin kyseenalaiseen tilanteeseen ihmisoikeudet ylipäänsä ja demokratian toteutuminen on hyvin huteralla pohjalla eli nyt on hyvin tärkeää että instituutiot jotka ovat puolustaneet näitä tärkeitä arvoja ja joista euroopan neuvosto on varmasti yksi tärkeimmistä säilyvät vahvoina ja uskottavina euroopan neuvosto kamppailee sisäisen poliittisen taloudellisen ja institutionaalisen kriisin kanssa tämä liioittelua vaan näin näin on jo pidemmän aikaa ymmärretty tapahtuvan

venäjän tilanteesta tällä hetkellä neljäkymmentäseitsemän jäsenmaata osallistuu hallitustenväliseen toimintaan jota siis tällä hetkellä johtaa suomi mutta viime vuosien aikana ainoastaan neljäkymmentäkuusi jäsenmaata on osallistunut parlamentaariseen toimintaan ja tässä taustalla on siis venäjän krimin miehitys ja ukrainan kriisi parlamentaarisen yleiskokouksen päätös rajoittaa venäjän parlamenttivaltuuskunnan toimintaa huhtikuussa kaksituhattaneljätoista johti monien vaiheiden jälkeen siihen että ei ole neljään vuoteen toimittanut parlamentaarisen valtuuskuntansa valtakirjoja ja koska venäjä ei nytkään tammikuussa toimittanut valtakirjoja vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista maa ei voi osallistua parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan koko tänä vuonna venäjä on lisäksi kohta kahden vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa tämä on vakava asia tietysti ja on jättänyt maksamatta kaksi kolmasosaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista jäsenmaksusta ja koko vuoden kaksituhattakahdeksantoista jäsenmaksun ja tästä nyt on kertynyt velkaa venäjälle tällä hetkellä noin kuusikymmentä miljoonaa euroa korkoineen mikä tarkoittaa sitä että järjestön rahoitus on huteralla pohjalla vertaukseksi suomen vuotuinen maksuosuus euroopan neuvostolle pilkku viisi miljoonaa euroa

yleiskokous on edellyttänyt että ministerikomitea vaatii venäjää kunnioittamaan jäsenyysvelvoitteitaan mukaan lukien jäsenmaksun osalta ja kehottanut ministerikomiteaa uudistamaan rahoitussääntöjä turvatakseen järjestön toiminnan sillä euroopan neuvosto on todellakin arvoihin ja sääntöihin perustuva järjestö ja näihin sääntöihin pitäisi kaikkien jäsenmaiden sitoutua yhteistyötä tehdään siis yhteisten arvojen ja periaatteiden pohjalta suomen puheenjohtajuuskausi päättyy toukokuussa kaksituhattayhdeksäntoista ja ja nyt jo voi ennakoida että joissa euroopan neuvosto tällä hetkellä painii varmasti jää seuraavallekin puheenjohtajamaalle vielä vielä selvitettävää meidän jälkeemme seuraa puheenjohtajana ranska tällä hetkellä kuitenkin odotukset ovat hyvin korkeat suomen suuntaan tämä vaatii tietysti diplomaattisia taitoja vuoropuhelua tilannetajua ja rakentavaa lähestymistapaa ja ja tietysti on myös syytä tiedostaa kriisin laajemmat ulottuvuudet ja täytyy sanoa että olen olen seurannut meidän ulkoministerimme ja tasavallan presidenttimme toimintaa ja tiedän että että ministeri ja valtionpäätasolla tämä asia on kyllä hyvässä hyvässä hoidossa ja tietysti euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous seuraa voimassa olevien normien noudattamista ja on myös aloitteellinen uusien oikeusnormien luomisessa eli tältä pohjalta nyt tämä vuosi euroopan neuvostossa lähtee käyntiin haasteita siis on aivan valtavasti suomella on puheenjohtajuus euroopan eri maiden demokratiataso ei enää ole sillä tasolla kuin ehkä

kokonaisuudessaan

tämä kyllä asettaa haasteita koko koko yhteistyölle euroopan neuvoston puitteissa kuten myös nämä muut ongelmat jotka tässä nyt nostin esille kiitos

arvoisa rouva puhemies euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtaja äsken antoi meille kattavan kattavan katsauksen kuluneeseen vuoteen nostan itse tuosta viime vuoden kertomuksesta erään asian esiin vähän tarkemmin nimittäin sananvapauteen ja mediaan liittyvät asiat puhuttivat jälleen viime vuonna euroopan neuvoston kokousten yhteydessä runsaasti kuten kertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista mainitsee sananvapauteen liittyy oikeuksia ja vastuita ne eivät koske pelkästään media alan yrityksiä vaan meitä kaikkia ei suinkaan ole samantekevää millaista informaatiota jaamme ja minkälaisia arvoja sitä kautta levitämme

arvostava vuoropuhelu jos mikä on propagandan ja disinformaation tuho kuten äsken sanoin euroopan neuvoston kokousten yhteydessä paljon puhumme mediasta myös medialukutaidosta ja suomihan pärjää hyvin kansainvälisissä medialukutaitotutkimuksissa josta voimme kiittää korkealaatuista peruskouluamme jossa opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja pysyttelevät opetuksessa poliittisesti neutraaleina tästä saa usein kokousten yhteydessä myös kiitosta ja myös kysymyksiä kuinka se suomessa on mahdollista nuorisomme on fiksua ja tunnistaa edellisiä sukupolvia paremmin disinformaation koska he ovat syntyneet ja kasvaneet digitaaliseen lukutaitoon tiedonsiirto ja ja sosiaalinen media kehittyvät kuitenkin kiihtyvällä vauhdilla ja on tärkeää että panostamme lastemme koulutukseen ja on tärkeää opettaa heille myös kriittistä tarkastelua mediaan ja erilaisiin mediateksteihin ja ennen kaikkea myös omilla aivoilla ajattelemista jotta kasvupohjaa dis informaation jakamiselle ei syntyisi on yhtä tärkeää opettaa nuorillemme myös diplomatiaa dialogiaa kunnioittavaa argumentointia ja kuuntelevaa läsnäolon taitoa mutta kiitos vielä delegaatiomme valtuuskunnan puheenjohtajalle hyvästä työstä ja tästä hyvästä kattauksesta viime vuosi oli euroopan neuvostossa mielenkiintoinen ja sitä on varmasti myös tämä kuluva vuosi

arvoisa puhemies kiitos edustaja guzeninalle kattavasta selvityksestä ja raportista siitä mitä euroopan neuvoston parlamentaarisella puolella on tapahtunut olisin kiinnittänyt huomiota yhteen erityiseen kysymykseen euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokoushan hallinnoi myöskin euroopan ihmisoikeustuomioistuinta ja kun puhutaan venäjä kysymyksestä kokonaisuudessaan ehkä hyvä muistaa että monet venäjän kansalaiset ovat voineet käyttää euroopan ihmisoikeustuomioistuinta viimeisenä asteena hakeakseen oikeutta ja kun katsoo euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä siellä ovat anna politkovskajan omaiset saaneet korvauksia siellä on pussy riot bändin kohtelu tuomittu se on ollut liian väkivaltaista hallinnon puolelta siellä on tuomittu navalnyin pidätykset poliittisina pidätyksinä oppositiojohtaja navalnyin osalta nämä ovat tavattoman tärkeitä päätöksiä eurooppalaisia ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia ajatellen ja olen itse ollut huolissani tämän keskustelun kokonaisuudessa siitä että jos venäjän kansalaisilta viedään tämä valitustie pois jos olisi niin että venäjä olisi myös tämän ihmisoikeustuomioistuimen ulkopuolella niin eivät ihmisoikeudet tai tai ihmisoikeuksien käsittely venäjällä ainakaan paranisi näissä kriittisissä kysymyksissä tämän takia kannattaa minusta miettiä miten venäjä pidettäisiin mukana myös tässä ihmisoikeuspuolessa näistä vaikeista olosuhteista huolimatta

arvoisa puhemies yhdyn kiitoksiin valtuuskunnan eli tuo kattaus jonka edustaja guzenina äsken teki euroopan neuvoston viime vuoden toiminnasta nimenomaan parlamentaarisen yleiskokouksen puitteissa oli erittäin ansiokas täytyy sanoa että euroopan neuvosto on tällä hetkellä poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä minusta on hieno asia että suomi omalla ministerikomitean puheenjohtajuudellaan ottaa nyt aktiivisen roolin ulkoministeri soini piti erinomaisen puheenvuoron viime viikolla parlamentaarisessa yleiskokouksessa vastasi myöskin hyvin kysymyksiin joita suomelle esitettiin ja pyrkii nyt omalta osaltaan ratkaisemaan sen kiistan joka kiteytyy nimenomaan kysymykseen venäjän jäsenyydestä kuten edustaja guzenina kuvasi venäjä on jättänyt jäsenmaksut maksamatta ja jättänyt myöskin valtakirjat jättämättä ja tätä kautta nyt sitten ollaan tilanteessa jossa on aito uhka että venäjä olisi jättämässä koko euroopan neuvoston edellisessä keskustelussa liittyen kansainväliseen tilanteeseen aika moni kollega korosti monenkeskisen yhteistyön tärkeyttä ja merkitystä erityisesti pienelle maalle niin kuin suomelle näen euroopan neuvoston yhtenä tärkeänä osana monenkeskistä sääntöperustaista yhteistyötä ja niin kuin täällä edellä edustaja haavisto kuvasi muun muassa ihmisoikeustuomioistuimen toiminta osana ikään kuin tätä euroopan neuvoston perhettä ja kokonaisuutta on tietenkin poikkeuksellisen tärkeää ajatellen nyt vaikka sellaisiakin maita

toisaalta sitten myöskin heidän palaamisensa ennen kaikkea tämän parlamentaarisen yleiskokouksen täysivaltaiseksi jäseneksi tiedän että erilaisia malleja ja ratkaisuja ulkoministeriössä on mietitty mutta kannustan vielä

kiitän näistä kiitoksista jotka liittyivät esittelypuheenvuorooni ja jaan ne huolet joita täältä salista on esitetty euroopan neuvoston tilaa kohden minun mielestäni on merkityksellistä että kun siellä euroopan neuvoston käytävillä käy eri maiden parlamentaarikoiden kanssa keskustelua niin suomeen luotetaan ja suomella on maine luotettavana kumppanina ja ratkaisuhakuisena dialogin ylläpitäjänä tämä jo itsessään on sellainen elementti joka on jo tällä hetkellä tuonut dialogia euroopan neuvostossa ihan virallisissakin instansseissa lähemmäksi tässä ovat kyllä meidän ulkoministerimme ja tasavallan presidentti olleet olleet omalta osaltaan osallisina ja haluan esittää heille aivan erityisen kiitoksen tässä hyvin hankalassa euroopan neuvoston tilanteessa jossa meillä on puheenjohtajuus ja ja järjestössä järjestössä on niin monta erilaista problemaattista solmua jotka pitää pystyä ratkaisemaan edustaja haavisto nosti esille euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sen roolin venäläisten tavallisten ihmisten oikeusturvaajana tämä on valtavan tärkeä näkökulma joka usein unohtuu myöskin euroopan neuvoston sisällä käydyissä keskusteluissa kun siellä pohditaan millä tavalla saadaan ikään kuin sanktioiden ja muiden kautta ratkaistua ukrainan kriisiä tosiasia on että ukrainan kriisi on ja sille pitää löytyä ratkaisu tilanne on tällä hetkellä kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laiton mutta samaan aikaan samaan aikaan meillä on siellä ne tavalliset venäläiset ihmiset ja mikäli venäjä lähtee pois euroopan neuvostosta tämä heidän viimeinen valitusinstanssinsa joka on siis euroopan heiltä viedään aivan oikein edustaja haavisto kuvaili sen kuinka hyvin se on myöskin muokannut venäläistä oikeuslaitosta parempaan eurooppalaisempaan suuntaan moni venäläinen itse sanoo että että sinä aikana kun heidän maansa on ollut jäsenmaana euroopan neuvostossa heidän demokratiatasonsa on kuitenkin vähän parantunut heidän oikeuskäytäntönsä on kuitenkin vähän parantunut tuomareiden korruptio on vähentynyt huikeasti ja nämä ovat sellaisia tärkeitä asioita joidenka vuoksi euroopan neuvosto itse asiassa aikoinaan perustettiin että me olisimme samaa perhettä jakaisimme saman arvopohjan tämän vuoksi on parempi pitää tässä piirissä ne maat jotka tälläkin hetkellä menevät

jopa alittavat sen on tärkeää että me pidämme sen dialogin että me käymme parlamentaarikoiden kesken ja ministeritasolla näitä keskusteluja ja ja hivuttamalla hivuttamalla me emme saa lannistua koska demokratia oikeusvaltioperiaate lehdistönvapaus ovat kaikki sellaisia arvoja joista pitää pitää kiinni koska kun euroopan neuvosto aikoinaan perustettiin se perustettiin juuri näitä vaalimaan me olimme silloin euroopassa nähneet karmeuksia sotien muodossa ja siihen aikaan emme koskaan enää halua palata
haluaako ministeri vastata ministeri soini olkaa hyvä viisi minuuttia
arvoisa rouva puhemies hyvin lyhyesti tässä keskustelussa tuotiin esille minun mielestäni erinomaisen hyvin ne asiat jotka ovat kipupisteenä tänään suomi

saimme ministerineuvoston ja parlamentaarisen yleiskokouksen ryhmät keskustelemaan keskenään byroon joka ryhmästä ja nyt me yritämme luoda prosesseja joilla me voisimme saada ratkaisuja näihin asioihin on tietenkin täysin sietämätöntä että joku maa ei maksa jäsenmaksujaan sitä ei voi hyväksyä mutta on myöskin niin että meidän täytyy katsoa kaikki kortit jotta me emme joutuisi tilanteeseen jossa yksi merkittävä jäsenmaa päättäisi jättää euroopan neuvoston otan yhden käytännön esimerkin tästä ihmisoikeustilanteesta venäjällä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen avulla on pitkälti uudistettu venäjän vankeinhoitolaitos joka stalinistisen ajan tuote hyvin monella venäläisellä on omakohtaisia tai sukunsa kautta tulevia kokemuksia tästä tässä on yksi semmoinen käytännön esimerkki jolla voidaan kansalaisjärjestöjen tuella kansalaisyhteiskunnan tuella luoda sellaisia rakenteita jotka lievittävät sortoa edistävät ihmisoikeuksia tuottavat hyvää ehkä tämä on just sellaista toimintaa mihinkä meidän kannattaa myös jatkossa panostaa vastaanotto siellä todella oli oli hyvä ja teemme parhaamme että meillä olisi toukokuussa kun täällä kokoonnutaan enemmän ratkaisuja kuin ongelmia mutta sen verran realisti olen että ongelmiakin silloin toukokuussa vielä